päiväjärjestyksen toisena asiana on valiokuntien täydennysvaalit totean että vaalit ovat yksimielisiä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan asian käsittely keskeytettiin yhdestoista yhdeksättä pidetyssä täysistunnossa

puhemies kansaneläkelaitoksessa tutkitaan paljon ja ansiokkaasti köyhyyttä syrjäytymistä ja tuloerojen kasvua se joka osaa kulkea kelasta maksettujen eurojen perässä näkee millainen on suomi hyvine ja huonoine puolineen näinä päivinä neljätoista miljardia maksettua euroa kertoo paljon siitä kuinka kansalaiset elävät etuuksista eniten kasvoivat edellisvuoteen verrattuna työttömyysturvaetuudet noin viisitoista prosenttia kun näitä tietoja vertaa työllisyyskatsauksen tilastotietoihin voi todeta paitsi kokonaistyöttömyyden kasvaneen myös nuorten ja pitkäaikaistyöttömien tilanteen vaikeutuneen vaikka näiden ryhmien pitäisi työvoimapalvelulainkin mukaan olla erityisiä kohderyhmiä

nuorten syrjäytymiseen liittyen kelan valtuutetut ovat ottaneet kantaa tietojenanto ja saantioikeuteen valtuutetut toivovat että kelalle säädettäisiin velvollisuus antaa oma aloitteisesti hallussaan oleva viisitoista viiva kaksikymmentäkahdeksan vuotiaita koskeva tieto tulottomista asumistuen saajista tiedot voitaisiin luovuttaa työ ja elinkeinotoimistoille sekä etsivää nuorisotyötä hoitaville viranomaisille myös nuorisolakiin halutaan tehdä samansuuntaiset muutokset arvoisa puhemies mitä samassa kelan toimintakertomuksessa sitten todetaan kelan tutkimustyön keskeisistä havainnoista vuodelta kaksituhattaneljätoista työelämään osallistumisen vahvistaminen osiossa todetaan aika tylysti että nuorten positiiviset vaikutukset työllisyyteen jäivät vähäisiksi ja jos niitä oli ne kohdistuivat ammatillisen koulutuksen suorittaneisiin nuoriin

hälyttävää on että aktivoinnin lisäys ei kohdistunut kaikkein vaikeimmassa tilanteessa oleviin nuorten yhteiskuntatakuu on ollut voimassa jo kymmenen vuotta siinä ajassa olisi pitänyt kyllä löytää paremmat konstit ja löytää tuen tarpeessa olevat nuoret ja myös vaikuttavia toimenpiteitä yllättävää kelan tutkimusten mukaan oli se että työttömyyden päättäneet kouluttamattomat nuoret eivät kuitenkaan hakeutuneet koulutukseen arvioni mukaan suurin ongelma nuorten syrjäytymisen torjunnassa on sekä henkilöresurssien että määrärahojen puute mitä vaikeammassa asemassa nuori on sitä enemmän tarvitaan henkilökohtaista palvelua ja raskaita toimia joiden yksikkökustannukset ovat korkeita mutta se on vaikuttavuuden hinta vielä kalliimmaksi tulee se jos nuori ei koskaan pääse kiinnittymään työelämään ja tässä kohtaa on mainittava kun on esitetty kaikenlaisia leikkauksia työttömille on sanottu muun muassa että ansiosidonnaisen turvan lyhentäminen lisää aktiivisuutta ja työpaikkoja että nuorillahan on ollut jo pidemmän aikaa sadalla päivällä lyhennetty ansiosidonnaisen kesto ja se ei ole millään lailla parantanut nuorten työttömien asemaa ei ole lyhentänyt työttömyysjaksoja eikä lisännyt työpaikkoja päinvastoin nuorisotyöttömyys on koko ajan pahentunut lisäksi kuluvan vuoden aikana olemme saaneet hälyttäviä viestejä työpajoista vaikka nuorelle olisi löydetty mielekäs toimenpiteitten ketju ei määrärahoja ole löytynyt työllistämiseen tai rahojen käyttö on estetty hallinnollisella säätelyllä arvoisa puhemies viimeinen työllisyyskatsaus on korutonta kertomaa myös nuorten osalta heinäkuun lopussa nuoria työttömiä oli viisikymmentäseitsemäntuhatta kasvua edellisvuodesta oli viisituhatta henkeä eli kymmenen prosentin kasvu vuoden aikana laajalla työttömyyden käsitteellä eli työttömät ja toimenpiteissä olevat työttömien määrä on jo liki viisisataatuhatta henkeä siitä voi päätellä paitsi talous ja työllisyyspolitiikan epäonnistuneen myös sen että aktiivinen työllisyyspolitiikka on laiminlyöty lisätalousarvion ja ensi vuoden varsinaisen talousarvion pelimerkit työllisyyden hoidossa ovat mitättömän pienet ja mikäli niitä ei oleellisesti lisätä voidaan suomen muista pohjoismaista poiketen katsoa luopuneen kokonaan pohjoismaisesta aktiivisesta työllisyyspolitiikasta ja sen tavoitteista

arvoisa rouva puhemies edustaja mustajärvi arvosteli pyrkimyksiä tehdä työttömyysturvaan muutoksia joilla pyrittäisiin edistämään henkilöiden työllistymistä tässähän on ollut esillä keston lyhentäminen ja niin kuin edustaja mustajärvi puheenvuorossaan sanoi nuorten kohdallahan kesto on lyhennetty viidestäsadasta neljäänsataan päivään edustaja mustajärvi todisteli täysin sinänsä perustellusti että eiväthän työttömyysturvaan tehdyt muutokset mitenkään lisää työpaikkoja mutta edustaja mustajärvi oletteko todellakin sitä mieltä että työttömyysturvaan tehtävillä muutoksilla ei ole minkäänlaista vaikutusta työttömien työllistymiseen kun me täällä eduskunnassa yhdessä olemme säätäneet kolmensadan euron suojaosuuden

kuukaudessa työttömyysturvaan niin nyt jo tutkimukset osoittavat että tällaiset henkilöt jotka ovat työttöminä ovat löytäneet paljon näitä pieniä töitä joilla ovat tienanneet sen maksimissaan kolmesataa euroa eli tämä osoittaa että kyllä työttömyysturvamuutoksilla on vaikutusta myös työllistymiseen

arvoisa puhemies tuossa varsinaisessa puheenvuorossa otin esille sen pyrkimyksen lyhentää kaikilta työttömiltä ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa ja jos meillä on ollut jo yksi kohderyhmä jonka kohdalla sitä on kokeiltu ja minkäänlaista myönteistä vaikutusta työttömyyden keston lyhenemiseen työpaikkojen syntymiseen tai työttömien aktiivisuuden lisääntymiseen ei ole nähtävissä niin minkä takia vielä halutaan sitten ottaa tämmöinen epäonnistunut keino kaikkien kohdalla käyttöön ja on aika mielenkiintoista kuinka ontuvia nämä perustelut työllisyyspolitiikassa suomessa ovat olleet kun työssäoloehtoa on lyhennetty on sanottu että se aktivoi työttömiä kun on jatkettu on sanottu että se lisää työttömien aktiivisuutta eli on sanottu että sillä on sama vaikutus lyhennetään tai jatketaan työssäoloehtoa ja se ei kyllä minun logiikkaani

kansaneläkelaitoksen tehtävä on huolehtia kansalaisten perusturvasta ja tätä vasten on on kyllä käsittämätöntä että hallituksen taholta esitetään suuria leikkauksia eläkkeensaajien asumistukeen tästä on tullut postia postia kirjeitse ja puhelimitse ja sähköpostina valtavasti kansalaisilta ja ja suuri huoli on siitä miten pystytään selviytymään peruselämiseen tarvittavista tarvittavista asioista samanaikaisesti lääkekustannukset tulevat nousemaan ja myös muita etuisuuksia ollaan ollaan karsimassa valitettavasti ministeri ei ole täällä paikalla mutta haluaisin vastausta siihen että hallitus nyt laskenut sitä kuinka suurina nämä kaikki yhteisvaikutukset tulevat kohdistumaan yksittäisen kansalaisen taholla nyt en ole näissä esityksissä nähnyt minkäänlaisia laskelmia siitä siitä miten nämä heikennykset tulevat yksittäistä kansalaista kurittamaan

arvoisa puhemies työttömyys on meidän yhteiskunnan suurin ongelma me joudumme maksamaan työttömyyskorvauksia suurin piirtein saman verran kuin valtio ottaa lainaa vuodessa eli työttömyyden hoitamisen pitäisi olla ykköstavoite ja on käsittämätöntä että hallitus leikkaa työttömyyden hoitoon osoitettuja määrärahoja starttirahoja palkkatukirahoja ja tätä kautta se näkyy sitten siinä että kela joutuu maksamaan entistä enemmän työttömyyskorvauksia työttömyyskorvaus takaa toimeentulon työttömyyden aikana ja edustaja zyskowicz on on aivan oikeassa siinä että kun edellisessä hallituksessa saimme aikaan sen että tuli tämä kolmensadan euron suojaosa niin se on lisännyt sitä että lyhyitä pätkiä voidaan ottaa mutta se ei tarkoita sitä että meillä työttömyystuki se perustoimeentulo estäisi työn vastaanottamisen tämä mahdollistaa lyhyitä pätkiä mutta ei kukaan ihminen edustaja zyskowicz pysty elämään kolmesataa tai viidelläsadalla eurolla kuussa lyhyillä työpätkillä tämä mahdollistaa työhön siirtymisen mutta tämä ei mahdollista toimeentuloa ja siksi tarvitaan työttömyysturvaa

tässä keskustelussa unohtuu että useimmiten myöskin nuoren kohdalla on se ongelma että kun hän yrittää hakea työtä niin on kilpailemassa monta paljon pidemmän kokemuksen omaavaa eli nuorten pitäisi saada sitä työkokemusta ja ja silloin katsotaan koulutuksen suuntaan että siellä pitää sitä työssäolojaksoa lisätä jotta nuorilla olisi niitä valmiuksia jotta siitä työpaikasta voisi kilpailla sitten kysymys siitä että se kolmesataa euroa on erittäin hyvä se on totta

lyhyempien työtilaisuuksien vastaanottamista eikä useimmiten myöskään koulutusta eli tähän pitää tulla ja tällä vaalikaudella varmaan tuleekin muutos jos oikein hallitusohjelman muistan niin siltä osin tullaan korjauksia tekemään myöskin muuhun kuin siihen tasoon ja pituuteen

sitä miten esimerkiksi ansiosidonnaisella olevien karenssit ja työttömyysturvan päättyminen vaikuttavat tuo väitöskirja osoittaa että siten että ihmiset poistuvat työvoimasta ei siten että he tulevat työvoimaan mutta sen sijaan esimerkiksi pitkään työttömänä olevilla jotka ovat työmarkkinatuen varassa nuo aktivointivelvoitteet ja karenssit vaikuttavat siten että tullaan aktivointitoimenpiteisiin ja tullaan työvoimaan sitä kautta

en minä suinkaan hallituksen esitystä tästä suojaosan käyttöönotosta viime kaudella vastustanut vaikka monta muuta hallituksen esitystä vastustinkin siitähän on ollut monta hyvin erilaista mallia aiemmin on ollut suojaosaa on ollut soviteltua päivärahaa monta eri mallia siitä aikaisemmin oli suojaosa vielä poiketen oliko kyseessä työttömyysturva tai aktiivitoimen aikainen koulutustuki mutta paras malli jos halutaan kerran byrokratiaa poistaa olisi se että jos henkilöllä on jonakin päivänä työtä hän vain ilmoittaa sitten työttömyysturvan maksajalle että oli silloin töissä ja siltä päivältä ei ole oikeutta työttömyysturvaan mutta sitten muuten muuten maksettava työttömyysturva ei siitä muutu miksikään ja se olisi kaikista kaikista järkevin

on kyllä enemmän ymmärrystä edustaja mustajärven kritiikille kuin edustaja zyskowiczin kritiikille hallitus leikkaa näitä työllisyysmäärärahoja ja hallitus leikkaa niitä rahoja joilla voitaisiin työttömiä auttaa edustaja zyskowicz sen sijaan keskittyy kaipaamaan keskittyy kaipaamaan lisää leikkauksia työttömien toimeentuloon he ovat menettäneet jo puolet palkastaan ja sen jälkeen sitten leikataan vielä työttömyysturvaa lisäksi oma tyttäreni jäi työttömäksi muutama päivä sitten ja työvoimatoimistosta kerrottiin että tilanne on semmoinen että he voivat tammikuussa ehkä tavata tammikuussa ehkä voidaan tavata ja katsoa onko jotain tehtävissä tai tarjottavissa tämä on todellisuus kun te olette hyväksyneet nämä määrärahaleikkaukset mutta kun kelasta puhutaan palaan siihen mistä tulee myös aika paljon palautetta ja se on tämä eläkeläisten asumistuen leikkaus kun asumistukea leikataan nyt eläkeläiset ovat tosi hermostuneita ja hyvin epätietoisia siitä miten he tulevat pärjäämään kysynkin kelan valtuutettujen puheenjohtajalta edustaja sarkomaalta onko kelassa ollut esillä valtuutettujen keskuudessa tämä asia ja oletteko nostaneet tämän kelan johdon tietoon ja mitä kela voi tässä tehdä

puhemies tosiaan nyt

vuodelta kaksituhattaneljätoista ja ja uudet valtuutetut ovat juuri aloittaneet työnsä ja kyllä varmasti nämä tiukan taloudellisen tilanteen aiheuttamat välttämättömät leikkaukset ovat kelan valtuutettujen kokouksessa esillä tässä ihan sanon sen että pitäisin hyvänä että budjettikäytäntöä uudistettaisiin niin olen itse pitkäaikainen valtiovarainvaliokunnan jäsen että sen lisäksi että siellä on momenttikohtainen tarkastelu olisi hyvä että budjetin yleisperusteluissa olisi väestöryhmittäin

näin valtiovarainvaliokunnassa ja eduskunnassa budjetin käsittely olisi vieläkin ehkä nykyaikaisempaa ja läpinäkyvää ja toivon että myöskin tämä viesti valtiovarainministeriöön menee ja tämän eteen teen työtä

arvoisa puhemies kadotetut nuoret ovat olleet se kohderyhmä josta esimerkiksi nuorisotakuun piiriinkin on on haluttu nämä nuoret nuoret löytää he ovat niitä nuoria jotka eivät ole työttömyyskorvausten piirissä ja esimerkiksi etsivä nuorisotyö tekee heidän kanssaan työtään kelan valtuutetut kuulivat viime vuonna asiasta asiantuntijoita ja jos katsotte tätä kertomusta niin sieltä löytyy myöskin ratkaisuehdotus joka ei vaadi rahaa nimittäin kelan mahdollisuus antaa tietoja esimerkiksi etsivälle nuorisotyölle niistä nuorista jotka saavat asumistukea mutta eivät saa mitään muuta tuloa jolloin sitten etsivä nuorisotyö pystyisi tarttumaan mahdollisimman pian näiden nuorten asemaan on siis olemassa muitakin keinoja kuin leikkauksia joilla voidaan auttaa ja parantaa ihmisten tilannetta haluaisin vielä pyytää edustaja sarkomaalta kelan valtuutettujen puheenjohtajalta sitä että pitäisimme ylimääräisen valtuutettujen kokouksen jossa nyt perehtyisimme näihin säästöihin ja niihin vaikutuksiin nimenomaan esimerkiksi vaikka eläkkeensaajan asumistuen osalta

puhemies tosiaankin on niin että kela toimeenpanee sitä lainsäädäntöä jonka eduskunta päättää ja ja varmasti säästöjen osalta on ihan hyvä että ensin eduskunta käsittelee budjetin mutta voimme sitten kelan valtuutettujen työvaliokunnassa katsoa meidän kokouksia mutta nuorten työllistymisen kannalta nuorisotakuun kannalta on kyllä hyvä todeta se mikä valtiovarainvaliokunnan mietinnössäkin on ollut ja mihin kelan valtuutetut ovat edellisellä kaudella kiinnittäneet huomiota ja mikä täällä mustajärven puheessakin että ne kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat nuoret eivät ole saaneet sitä apua ja tukea sen takia nuo mekaaniset toimenpiteet kuten oppivelvollisuuden pidentäminen ja muut eivät olisi auttaneet

rouva puhemies salissa kuuluu annettavan keppiä leikkurimuodossa ja ja sitten porkkanoita mustajärven muodossa keskustelu on mielenkiintoista ja pitäisikö nähdä että nyt pitää tuoda uusia elementtejä koko tähän järjestelmään esimerkiksi työmarkkinatukea voitaisiin käyttää helpottamassa niitten työntekijöiden turvaa jotka saavat työpaikan eli tultaisiin molemmista suunnista vastaan niin että yrittäjä joka työllistää kaksisataa päivää työttömänä olleen tai työttömän nuoren saisi vapautusta ensimmäisenä vuonna sata prosenttia palkan sivukuluista ja tätä työmarkkinatukea voitaisiin käyttää kompensoimassa sen työntekijän sosiaali ja eläketurvan menetyksiä ja samalla kertaa tätä jatkettaisiin kolmelle vuodelle vielä seitsemänkymmentä prosenttia ja kolmekymmentä prosenttia koska palkkatyöstä oleva verotus tekee tästä järjestelmästä yhteiskunnan kannalta kannattavan tämmöisiä uusia asioita pitäisi tuoda eikä vain lähteä sille leikkurilinjalle

puhemies edellinen vastauspuheenvuoroni edustaja mustajärvelle lähti siitä että kun edustaja mustajärvi varsinaisessa puheenvuorossaan teki sen johtopäätöksen että muutokset työttömyysturvaan eivät lisää työpaikkoja niin totesin että tämähän on sinänsä ihan järkeenkäypää mutta kerroin että kun me säädimme tämän kolmensadan euron suojaosuuden kuukaudessa työttömyysturvaan niin monet työttömät tutkimusten mukaan ovat ottaneet tai saaneet näitä alle kolmensadan euron työpaikkoja tai työpanoksia eiväthän nämäkään kolmensadan euron suojaosuudet lisänneet työpaikkojen määrää mutta silti työttömyysturvaan tehdyt muutokset johtivat siihen että työttömät henkilöt ovat näitä työpaikkoja saaneet tämä oli minun perusväitteeni työttömyysturvaan tehdyillä muutoksilla on vaikutusta siihen miten asianomaiset ihmiset työllistyvät ja miten he ottavat tarjolla olevia työpaikkoja vastaan

edustaja zyskowicz on kyllä nyt logiikkansa huipussa jos te sanotte että kolmensadan euron suojaosa työttömyysturvassa johtaa siihen että työtä tehdään enemmän niin siitä ei voi loogisesti vetää sitä johtopäätöstä että ottamalla kolmesataa euroa työttömyysturvasta pois

rouva puhemies pointtini oli se että opponoin sitä edustaja mustajärven näkemystä vastaan että

tehtävillä muutoksilla ei ole vaikutusta ihmisten työllistymiseen koska kuten kaikki ymmärrämme työttömyysturvaan tehtävät muutokset eivät sinänsä lisää työpaikkoja kuten edustaja mustajärvi puheenvuorossaan totesi ja tämähän on se millä te vastustatte kaikkia työttömyysturvaan tehtäviä muutoksia toteatte että ei yhtään työpaikkaa lisää synny siitä

että työttömyysturvaa muutetaan tämä kolmensadan euron suojaosuus edustaa minulle esimerkkiä siitä että työttömyysturvaan tehtävillä muutoksilla on merkitystä työllistymisen kannalta kun me kannustamme työttömiä ihmisiä ottamaan työpaikkoja vastaan sillä että voit tienata kolmesataa euroa kuussa ilman että se syö syö sinun työttömyysturvaasi niin huomaamme että monet työttömät ovat voineet ottaa ja ovat ottaneet näitä töitä vastaan tämä oli minun pointtini eli työttömyysturvaan tehdyillä muutoksilla vaikutetaan ihmisten työllistymiseen

tahallaanväärinymmärtämisen mestari ymmärrän kyllä että hän tekee joskus ihan kiusallaankin sitä mutta nyt hänellä kyllä näyttää logiikka pettävän

kun työttömyysturvaan on kaavailtu leikkauksia ei suinkaan porkkanoita vaan leikkauksia niin minä otin esimerkin siitä että kun nuorten kohdalla on ollut käytössä jo lyhennetty ansiosidonnaisen työttömyysturvan kesto sata päivää niin se ei ole lisännyt työpaikkoja ei ole lisännyt työntekijöitten aktiivisuutta eikä ole parantanut millään lailla nuorten asema on koko ajan pahentunut yli kymmenen prosenttia on tullut nuoria työttömiä lisää vuoden aikana viisikymmentäseitsemäntuhatta on kokonaismäärältä on aivan vissisti eri asia puhua kannustavasta työllisyyspolitiikasta porkkanoista kuin niistä leikkauksista ja niitä leikkauksia te olette nytten tarjoamassa

täällä on nyt puhuttu siitä että työttömyysturvalla ja sen heikentämisellä ei ole mitään merkitystä kerron kaksi esimerkkiä viime viikolta tapasin sairaanhoitajan joka on jäänyt muusta työstä työttömäksi hän on ansiosidonnaisella päivärahalla hän itsekin sanoi että ei hänen kannata mennä hoitoalalle nyt töihin koska ansiosidonnainen päiväraha on niin hyvä hän tietää että siellä on hyvin paljon työpaikkoja mutta hän ei ota toinen esimerkki linja autoyrittäjä hän kuusi kuukautta piti työllisyyskoulutuksessa linja autonkuljettajaa tarjosi vakituisen työpaikan mitäpä tämä herra vastasi ehei minä palaan ansiosidonnaiselle päivärahalle kyllä meidän pitää saada nämä epäterveet seikat pois meidän yhteiskunnasta myönnän että siellä on paljon työttömiä ihmisiä mutta tuntuu ihan siltä kuin tällaisia tapauksia ei olisikaan ja näitä on varmaan kaikilla tuttavapiirit täynnä että myönnetään nyt kuitenkin se että leikkauksella on merkitystä pitäisikö antaa vielä enemmän rahaa että he varmasti olisivat kotona

työttömyysturvan perusajatus on se että työtön on työmarkkinoitten käytettävissä kyse ei ole siis mistään vastikkeettomasta turvasta jokaisessa tapauksessa jossa kieltäydytään määräaikaisesta työstä tai pysyvästä työstä ja se kieltäytyminen ilmoitetaan työvoimatoimistoon sanktio paukkuu ihan varmasti jos sen tekee toistuvasti työttömyysturva evätään määräämättömäksi ajaksi kunnes työtön omilla toimillaan osoittaa että aktiivisesti hakee töitä

jos on tarjolla työpaikka ja asianmukaiset työehdot ja siitä kieltäydytään niin silloin sen tarjoajan velvollisuus on ilmoittaa se asia viranomaisille jotta tulevat ne laissa säädetyt sanktiot
arvoisa

puhemies edustaja zyskowicz nyt sekoittaa kaksi asiaa selkeästi no useampiakin mutta tällä kertaa kaksi

kyllä täällä vasemmalla laidalla salissa halutaan työttömyysturvaa muuttaa siitä on esimerkki se että me ajoimme voimakkaasti tätä mahdollisuutta työskennellä kolmellasadalla eurolla meidän mielestä se voisi olla korkeampikin se se on porkkana jolla ihminen voi ottaa lyhyen pätkän muutaman tunnin töitä vastaan sitä kautta työllistyminen parantuu mutta jos me leikkaamme työttömien perusturvaa niin se ei paranna työn vastaanottomahdollisuuksia mutta se heikentää ihmisten toimeentuloa työttömien jotka jo nyt ovat kurjassa asemassa me kannatamme sitä että entistä enemmän tulee porkkanoita työttömyysturvaan mutta me emme hyväksy sitä että työttömiä jotka ovat nyt jo köyhiä köyhyytetään entistä

kun nyt työttömyysturva on keskimäärin noin puolet palkasta sanoisin niin että se joka ei ota vastaan oman alansa työtä ei toimi kyllä taloudellisesti kovin järkevällä tavalla kun täällä kuuntelee tätä keskustelua niin olen kyllä äärimmäisen hämmästynyt näistä perussuomalaisten riveistä tänään ja jossain määrin aikaisemminkin tulleista puheenvuoroista tämä puolue on ihan viime vaalikaudella esiintyi se mitä te puhuitte ihmisille oli ihan muuta kuin työttömien toimeentulon leikkaus mutta on hienoa nähdä että te olette kyllä löytäneet oikean paikkanne hallituksessa yhdessä edustaja zyskowiczin kanssa joka on on aina täällä kannattanut näitä pienituloisten etujen leikkauksia

rohkaista porkkanoilla nyt tehdään selvästikin metsäverotukseen uutta verovähennystä perintöverotusta pitää keventää jotta metsänomistajat pitää leikata työttömyysturvaa jotta hän menee töihin yrittäjille tarvitaan yrittäjävähennys jotta heitä kannustetaan ja sitten työntekijälle tehdään palkanalennuksia ylityö ja sunnuntaikorvaukset pois koko tämä lista minkä toisille

miten metsäverotus liittyy tähän mutta varsinainen viestini on se että ei tässä tarvita todellakaan syyllisiä vaan nuorille ja muille ihmisille työpaikka tämä katastrofaalinen työllisyyskehitys pitäisi voida muuttaa jos viime vuonna edellinen hallitus on alibudjetoinut työllisyysmäärärahoja niin se on tietysti ongelma joka olisi ehkä pitänyt nopeammin korjata samoin ely keskusten toiminta on

tästä nykyhallituksesta kannata syyllistä hakea jos niitä halutaan hakea mutta todellakin me tarvitsemme suomessa kuitenkin tietyn omavastuun ihmisille tiettyä kannustavuutta järjestelmissä ja jos jos me lähdemme siitä että sitä ei ole niin ollaan näissä esimerkeissä minullekin on tullut monta ja en tiedä ovatko ne totta mutta yrittäjät sanovat että paikkakunnalla on paljon työttömiä mutta he eivät saa työntekijöitä mistä tämä ilmiö sitten kertoo sitä voi jokainen miettiä

rouva puhemies haluaisin kelan valtuutettujen puheenjohtajana vähän muistuttaa siitä että kaikki se mitä täällä keskustellaan ei ole kelan kelan syytä vaan kelan valtuutetut seuraavat näitä asioita joita täällä on keskusteltu mutta sen haluan todeta että että hallituksessa meillä on kokeneita konkareita hyvin asiantuntevia ihmisiä ja sen takia täytyy todeta kyllä että olen todellakin hämmästynyt siitä etteikö tiedettäisi jo ilman selvityksiäkin mitä eläkkeensaajien asumistuen leikkaus käytännössä tarkoittaa eläkkeensaajien toimeentulolle tällä hetkellä eläkkeensaajat jotka saavat asumistukea ansaitsevat noin vajaaseen tuhanteen euroon kuukaudessa asumiskustannukset ovat viidestäsadasta seitsemäänsataan viiva kahdeksaansataan euroon tällä hetkellä keskimääräisesti eläkkeensaajat saavat asumistukea reilu kaksisataa euroa ja noin satatuhatta eläkkeensaajaa tulee menettämään alle kaksisataa euroa asumistukea toivoisin että ilman mitään ylimääräisiä vaikutuksenarviointeja nämä kokeneet edustajat kuten zyskowicz ja sarkomaa jo omalta osaltaan lähtisivät painostamaan siihen että eläkkeensaajien asumistuki palautetaan sellaiseksi kuin se tällä hetkelläkin on

puhemies olen mielenkiinnolla seurannut tätä keskustelua ja totean sen että mitä tulee näihin työttömyyskorvausten maksuun liittyviin rahoihin niin todellakin edellisen hallituksen viimeisessä budjetissa oli aika rankka alibudjetointi johtuisikohan tämä rahojen puute siltäkin puolelta hieman toivottavasti tunnustetaan myös tosiasiat sellaisina kuin ne ovat mutta ei auta kovin paljon etsiä syyllisiä kuten olavi ala nissilä omassa puheenvuorossaan äsken sanoi tärkeämpää tässä valtiossa olisi se että pystyisimme poistamaan byrokratiaa niin tehokkaasti että sille ihmispoloiselle joka joutuu siihen työttömyyskierteeseen luotaisiin aito mahdollisuus työllistyä ja hänet jopa palkittaisiin siitä jos hän oma aloitteisesti löytäisi työpaikan nythän tämä järjestelmä rankaisee ja passivoi minun mielestäni meidän pitää päästä sellaiseen joka aktiivisesti saa työpaikan tai kenelle tahansa joka löytää työpaikan annetaan siitä työvoimahallinnon puolesta vaikka pieni bonus että hän on ollut itse aktiivinen sitten tämä byrokratian yleinen purku ilman sitä yleistä purkua tästä hommasta ei tule mitään se on nyt otettu hallitusohjelmaan ja sitä noudatetaan toivottavasti opposition puolelta tulee vahvaa tukea

puhemies minusta tämä keskustelu alkaa vahvasti haiskahtaa haiskahtaa siltä että niin oikealla kuin vasemmallakin kannatetaan perustuloa ja ollaan yhtä mieltä myös siitä että työnteosta ja työn vastaanottamisesta pitää tehdä kannattavaa kaikissa olosuhteissa

kyllä täytyy todeta että jotain mätää tässä systeemissä on toki työttömiä on ja niitä tilanteita on hyvin monenlaisia toinen etsii tosissaan töitä toiselle tarjotaan eikä vastaanota vierailin reilu kuukausi sitten lieksassa leipomossa siellä järjestettiin rekrytointikoulutus ja siihen haku oli päällä tähän koulutukseen olisi otettu kymmenen ihmistä joista kuudelle luvattiin jo etukäteen pysyvä työpaikka ja ja neljällekin osa aikaista työtä noita kymmentä henkilöä ei löytynyt lieksasta kaupungista jossa on kahdenkymmenen prosentin työttömyys ei kannattanut kuulemma uhrata ansiosidonnaista päivärahaa vierailin metallipajassa joka oli etsinyt jo kuukausia kahta koneistajaa ei löytynyt ja kuitenkin on erittäin mielenkiintoinen monen nuoren miehen mielestä mutta eivät nämä yritykset henkilöitä töihin saaneet jottain tarttis tehä

arvoisa puhemies edustajat kiljunen ja haatainen ottivat täällä esille eläkkeensaajien asumistuen leikkaukset ja huolimatta hallituksen lupauksista vähentää näitä leikkauksia nämä leikkaukset tulevat johtamaan toimeentulotuen käytön kasvuun pienituloisten eläkeläisten keskuudessa toimeentulotuen pitäisi aina olla viimesijainen toimenpide vaikeassa elämäntilanteessa mutta nyt on riskinä että kymmeniätuhansia pienituloisia eläkeläisiä joutuu pysyvän toimeentulotuen piiriin tämä on epäinhimillistä mutta ei tämä myöskään varmaan säästöjä tuo mutta kaikkein eniten minä olen huolissani niistä eläkeläisistä jotka ovat tulleet minulle suoraan sanomaan että he eivät muuten toimeentulotukea tule hakemaan mieluummin he tinkivät lääkkeistä tai ruuasta koska se on heille niin vaikea asia

arvoisa puhemies kyllä minä nyt vetoan teihin kansanedustajat että ette sen perusteella että olette jutelleet yhden tai kahden ihmisen kanssa leimaisi kaikkia työttömiä ihan käsittämätön mikä tällä hetkellä vallitsee yleisessä keskustelussa ja jota me kansanedustajat nyt vielä oikein lisäämme että ihmiset ovat laiskoja ja työtä vieroksuvia ja valtaosa työttömistä ei haluaisi tehdä töitä vaikka oikein tarjottaisiin oletteko todella tätä mieltä en yhtään ihmettelisi vaikka ihmiset lähtisivät mielenilmaukseen ihan pelkästään sen perusteella millaiseksi heitä halutaan nyt leimata työvoiman kohtaanto ongelma on eri asia työn vastaanottamisen velvollisuutta on laajennettu juuri on tehty monenlaisia toimia ja sitten pitää vielä suojaosuudesta sanoa että siinähän on on puututtu järjestelmän ongelmiin on on huolehdittu siitä että muutokset eivät aiheuta sitä että olet seuraavat kolme kuukautta ilman tukia koska käsittely kestää niin kauan

arvoisa puhemies muistelen että sdpn puheenjohtaja edustaja rinne sanoi joku päivä sitten niin että työttömyysturva ei ole mikään vuorotteluvapaa ja se on aika hyvin sanottu että kyllähän ajatus on että jos olet työttömänä ilman muuta haet itse työpaikkaa olet työmarkkinoiden käytettävissä muuten työttömyysturvaa ei tule ja se turva tarvitaan se on tärkeä osa meidän kaikkien hyvinvointia ja pärjäämistä että voimme luottaa siihen että tulot eivät mene nollaan työttömyyden sattuessa kun täällä keskustan edustajat ovat tuoneet useamman tällaisen yrityksen jossa on tilanne se että avoimet työpaikat eivät täyty ja työttömät eivät halua heidän kertomansa mukaan mennä niihin niin ehdotan todellakin että mennään yhdessä sinne ja katsotaan sehän on aika tärkeä tieto että mistä tämmöinen johtuu ja miten se jos ei tule jossain lieksassa hakijoita tällaiselle kurssille

yhteinen käsitys tästä asiasta mutta senkin jälkeen sanon että meillä on tuoreimman selvityksen mukaan neljäsataakahdeksankymmentätuhatta ihmistä ilman

arvoisa puhemies minun mielestäni on tärkeämpi kuitenkin tämä kohtaanto ongelma joka ainakin tuolla kainuussa esiintyy sillä tavalla että meillä on maan korkein työttömyys mutta myös maan korkein työvoimapula muutamilla aloilla olen samaa mieltä kuin edustaja salonen siinä että tässä asiassa meidän pitäisi kuitenkin tehdä vielä enemmän töitä eikä lähteä yhdessä syyllistämään sitä työnantajaa joka ei välttämättä

puhemies toden totta kyllä olennaista on se että työntekijät ja työpaikat saadaan kohtaamaan ja kun käsitellään täällä kelan kertomusta niin on hyvä todeta että kelalla on yhteinen toimipiste täällä pääkaupunkiseudulla piste jossa kela ja verohallinto tarjoavat palveluita työperäisille maahanmuuttajille jotta he pääsevät siihen työhön kiinni tämän tyyppisiä innovaatioita tarvitaan ja kyllä sanon että kiitokset kuuluvat kelan henkilöstölle siellä on palveluinnovaatioita tehty siellä on kerralla kuntoon periaate joka voisi olla te toimistoissa ja meidän terveydenhuollossa siellä on asiakasohjausta viisikymmentäkaksi prosenttia hakemuksista on jo verkossa ja niille asiakkaille jotka tulevat paikalle aulassa on jo vastassa henkilö joka auttaa ja hyvin haastava on tilanne esimerkiksi pääkaupunkiseudulla sadastakuudestakymmenestä maasta on asiakkaita ja yhteistä kieltä on on vaikea löytää eli

arvoisa puhemies

kehittää verkkoasiointia koska sillä tavalla on potentiaalia saada paljon säästöjä palvelutason kuitenkin säilyessä tai jopa parantuessa kuitenkin mahdollisuus kasvotusten ja puhelimessa asiointiin pitää säilyttää etenkin ikäihmisillä voi olla vaikeuksia hoitaa asioitaan verkossa arvoisa puhemies kelalle on asetettu tiukat säästötavoitteet kelan toimintamenoja supistetaan vuodesta kaksituhattaviisitoista alkaen siten että säästö on viisitoista miljoonaa euroa ensi vuodesta lähtien mutta samalla on tehtäviä lisätty elatustuki ja vammaisten tulkkauspalvelu on otettu repertuaariin ja suunnitellaan edelleen lisättävän vuonna kaksituhattaseitsemäntoista perustoimeentulotuki ja myöhemmin kenties omaishoidon tuki tässä voi nähdä ristiriitaa ainakin isoja haasteita mutta kaiken kaikkiaan palveluiden siirtäminen kelalle on hyvä kehityssuunta tämä palvelee ajatusta vähemmästä byrokratiasta ja siitä aidosta yhden luukun periaatteesta virkakielen selkeytyshanke saa kiitosta tässä olisi jatkossa kiinnitettävä huomiota myös eri virastojen kielenkäytön yhtenäistämiseen esimerkiksi kelan ja verohallinnon välillä kelassa asiakaspalvelijat ovat olleet aivan yhtä hämillään kuin heidän asiakkaansa kun yritettiin tulkita mitkä tulot vaikuttavat opintotuen tulorajoihin kela ja verohallinto käyttivät tässä yhteydessä eri termejä arvoisa puhemies tasa arvoisen kohtelun takaamiseksi esimerkiksi omaishoidon tuen siirto kunnilta kelalle olisi tärkeää nyt hoitopalkkioiden suuruudessa on isoja eroja alueiden välillä ongelmana on kuten tiedämme että useat kunnat alimitoittavat omaishoidon tuen määrärahat luo epäoikeudenmukaisuutta järjestelmään ja se voi vaikuttaa negatiivisesti kansalaisten halukkuuteen toimia omaishoitajina jatkossa omaishoidon määrän väheneminen kiihdyttää hoitomenojen kasvua ja niin kuin tiedämme omaishoito pienentää merkittävästi hoidon menoja tällä hetkellä ilman omaisten apua ikääntyneiden hoidon menot olisivat vuosittain kaksi pilkku kahdeksan miljardia euroa nykyistä

arvoisa puhemies kelan valtuutettujen toimintakertomusta on käsitelty tänään ja perjantaina jo varsin monipuolistesti ja niinpä otankin vain muutaman asian esille valtuutettujen ensisijainen tehtävä on valvoa kelan toimintaa ja hallintoa valtuutetulla on kuitenkin myös mahdollisuus tuoda esiin niin eduskunnan kuin yksittäisten kansalaistenkin havaitsemia epäkohtia jotka saattavat kaivata kelan organisaation huomiota valtuutettujen on myös mahdollista tehdä ehdotuksia kelan toiminnan kehittämiseksi niinpä katsonkin vähän tulevaisuuteen arvoisa arvoisa puhemies toimeentulotuen perusosa tulee siirtymään kelan käsiteltäväksi vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alusta kaikki me jotka olemme jollakin tapaa tekemisissä toimeentulotuen tai vähäosaisten ihmisten kanssa tiedämme että ihmisen tai perheen elämän joutuminen toimeentulotuen varaan on aika rankka juttu useimmiten kysymys ei ole pelkästään rahasta ja leivän ostamisesta vaan köyhyys on monimutkainen ja ihmisen psyykettä kovasti rassaava asia kun perustoimeentuloturva näillä ihmisillä siirtyy kelan hoidettavaksi monen sosiaalityöntekijän kysymys on jo nyt ollut tuleeko perusosan maksaminen olemaan vain rahaliikennettä vai saavatko ihmiset ja perheet myöskin henkistä tukea keskusteluapua monipuolista sosiaalityöntekijän tukea ohjeita kohdennetusta ohjeita kohdennetusta tarveharkinnaisesta toimeentulotuesta arvoisa puhemies meille uusille kelan valtuutetuille tulee olemaan melkoinen haaste että saamme tulevaisuudessa riittävästi tietoa siitä miten uusi toimeentulotuen järjestelmä aiotaan panna toimeen ja miten se sitten toimii

arvoisa puhemies kelan toiminta ei ole poliittisille tuulille herkkä sen toimintalinja ei vaihtele vaalikausittain kelan toimintaa ohjaa se että kansalaisten perusturva on perustuslaissa merkitty kelalla on myös tiedotusvastuu kansalaisille erilaisista etuuksista ja kelan palvelutoiminnasta kelan valtuutettujen tehtävä puolestaan on valvoa kelan hallintoa nyt käsittelyssä olevassa toimintakertomuksessa tarkastellaan kelan toiminnan sujuvuutta vuonna kaksituhattaneljätoista arvoisa puhemies eräänä kuitenkin vielä ratkaisemattomana ja tärkeänä kysymyksenä on omaishoidon tuen maksatuksen siirtäminen kunnilta kansaneläkelaitokselle kysymys olisi nykyiseen kuntien järjestämisvastuuseen nähden tarkoituksenmukaisemmasta ja oikeudenmukaisemmasta järjestelmästä kysymys omaishoidon tuen järjestämisestä on monella tapaa erittäin tärkeä karu todellisuus on nimittäin se että valtionosuuksissa ole omaishoitoon tarkoitettua rahaa korvamerkitty ja näin ollen siihen tarkoitetut rahat ovat joissakin kunnissa valitettavasti kuluneet ehkä kunnan muiden velvoitteiden hoitamiseen useissa kunnissa omaishoitosopimukset on jätetty jopa kokonaan tekemättä syynä rahoituksen puute jos palkkiot palvelut ja hallinto ynnätään yhteen yksi omaishoitosopimus kustantaa kunnalle noin kolmetoistatuhattakaksisataa euroa vuodessa keskimääräisesti omaishoitosopimuksia suomessa on tehty seitsemän pilkku yhdeksän tuhatta asukasta kohden omassa kotikunnassani hollolassa olemme nipin napin keskiarvon yläpuolella mutta monessa muussa kunnassa tilanne on paljon heikompi arvoisa puhemies kuten monet muutkin instanssit kelakin on rakennemuutosten kourissa kelassa on käynnissä sen historian suurin uudistus kelan hallitus hyväksyi viime joulukuussa uuden organisaatiorakenteen joka aloittaa ensi vuoden alussa valtiontalouden sopeuttamis ja säästötoimenpiteistä osa on kohdistettu myös kelaan kelan toimintamenoja supistetaan tämän vuoden alusta niin että ensi vuodesta alkaen säästöä saavutettaisiin viisitoista miljoonaa euroa näitä säästöjä edustaja sarkomaa ansiokkaasti jo äsken selvittikin palveluverkoston laajuus ja kattavuus herättää varsinkin kansalaisissa keskustelua palveluita pitäisi taata tasapuolisesti ja kattavasti kaikkialla suomessa kelan toiminta on yhteiskunnallisesti varsin vaikuttavaa ja sen kautta ihmiset saavat erilaisia sosiaaliturvaan kuuluvia etuuksia ja palveluita hakemusasioiden määrä onkin kasvanut roimasti lähtövaikutelma on kuitenkin se että kovasta työpaineesta huolimatta kela on selvinnyt vaativassa tilanteessa hyvin saajamääriltään suurin etuus viime vuonna oli sairaanhoitokorvaukset joita sai yli neljä miljoonaa henkilöä lapsilisää puolestaan maksettiin yli miljoonasta lapsesta erityisesti työttömyysturva ja asumistukihakemusten määrä kasvoi suomen huonon taloudellisen tilanteen takia arvoisa puhemies kansaneläkelaitoksen tehtävänä on muun muassa turvata väestön perustoimeentuloa edistää terveyttä ja tukea itsenäistä selviytymistä eri elämäntilanteissa kansaneläkelaitos on hoitanut ja hoitaa monien suomalaisten perusturvaa eri elämänvaiheissa kaiken kaikkiaan kela on paljon vartija kelan toiminta kattaa suomalaiset vauvasta vaariin tässä toimintakertomuksessa todetaankin osuvasti että kelan toiminta ajatuksena on elämässä mukana muutoksissa tukena paljon haasteita riittää kelan toimintojen sujuvan toiminnan varmistamiseksi myös jatkossa

arvoisa puhemies kelan asiakastyytyväisyys on korkea mutta on yksi kansalaisryhmä joka usein antaa minulle kielteistä palautetta kelan tietystä toiminnasta kuurot henkilöt ovat usein ottaneet minuun yhteyttä siitä etteivät tulkkauspalvelukeskuksen palvelut heidän kohdallaan aina toimi esimerkiksi etätulkkauksen tekniikka ei toimi niin kuin pitäisi ja viesteihin ei aina edes vastata eniten kuitenkin tulee kielteistä palautetta siitä ettei asiakkaan yksilöllisiä tarpeita aina huomioida tulkkia valitessa paikallisesti esimerkiksi tulkin vaihtaminen ei onnistu vaikka jollakin vapaana olevalla tulkilla olisi paremmat viittomakielen valmiudet asiakkaan tarvitsemassa asiassa näihin asioihin toivoisin kelassa panostettavan koska asian kuntoon saattaminen ei ainakaan näin arkijärjellä tuntuisi olevan kovin hankalaa paljon muitakin hyviä asioita on tapahtunut esimerkiksi sähköisten palveluiden kehittäminen on on ollut kelassa järkevää ja tehokastakin olen kuitenkin huolissani niistä ihmisistä jotka eivät pysty sähköistä asiointia hyödyntämään ja tähän ongelmaanhan myös oikeusasiamies puuttui viime keväänä omassa kertomuksessaan ei toki kelaa mainiten mutta yleisellä tasolla yhteiskunnallisena haasteena toivottavasti kelassa varmistetaan että kansalaiset saavat palvelua myös kasvokkain erityisesti harvaan asutuilla seuduilla kansalaisilta on tullut palautetta siitä että esimerkiksi monipalvelupisteissä ei saa henkilökohtaista palvelua kelan asiantuntijalta vaikka asiakas sitä tarvitsisi jos monipalvelupisteissä oletetaan käytettävän etäyhteyksiä niin kyllä siellä pitäisi olla myös henkilö joka ohjeistaa ja opastaa näiden etäyhteyksien käyttöön koska kaikilla kansalaisilla ei ole siihen valmiuksia

arvoisa rouva puhemies ihan tähän yleiseen perusteluun haluan edelleen oikeastaan puuttua mistä vähän puhuin viime kerrallakin kela antaa perusturvaa ihmisille eri elämäntilanteissa ja on ehdottoman tärkeää että kelan rahoitus pystytään turvaamaan kaikissa olosuhteissa myös tänä päivänä ja tulevaisuudessa tällä hetkellä kelan tuotoista tulee valtiolta kuusikymmentäyhdeksän prosenttia sairausvakuutuksen maksujen osalta kaksikymmentäviisi prosenttia kunnat viisi prosenttia ja muut erilaiset tuotot yksi prosentti nyt hallitus kuitenkin murentaa tätä perusrahoitusjärjestelmää ja pienentää sairausvakuutuksen maksun osuutta ja se tulee vääjäämättä vaikuttamaan myös kelan kokonaisrahoitukseen edellisellä kerralla kun näin tapahtui me kelan valtuutetut kaikki yhdessä poliittisista puolueista riippumatta perehdyimme asiaan ja otimme siihen yhtenäisen kannan että valtion pitää huolehtia siitä että tämä perusrahoitus pystytään turvaamaan silloin tämä oli oli sillä tavalla hieno asia että kela myös yli puoluerajojen oli yksimielinen asiasta nyt hallitus alentaa yksityisten työnantajien työtulovakuutusmaksua ja sitä kautta se tulee murentamaan perusrahoitusta lähes miljardi euroa elikkä arviolta noin yhdeksänsataaviisikymmentä miljoonaa euroa mutta toinen asia joka on myös huono asia on se että hallitus eriarvoistaa eri eri työnantajia ja sitä kautta kohtelee eriarvoisesti niin yksityisiä työnantajia kuin julkisia tämä alennus kohdistuu pelkästään yksityisille työnantajille ja julkiset työnantajat edelleen maksavat työtulovakuutusta aivan kuten ennenkin tästä syystä hallitus eriarvoistaa meidän työnantajapolitiikkaa ja toivoisin että hallitus sitä kautta myös puuttuisi tähän että näin ei tulisi tapahtumaan nyt kysyisinkin täällä on kelan valtuutettujen puheenjohtajat pystyisimmekö me kelan valtuutettuina perehtymään tähän asiaan samalla lailla kuin edellisellä kerralla ja ottamaan sitten yhteisen kannanoton tähän asiaan jotta sitten tämä kelan perusrahoituksen riittävyys kuuluisi tässä arvoisa puhemies kysyn sitten seuraavan kysymyksen seuraavassa

on kelan valtuutettujen kertomus vuodelta kaksituhattaneljätoista kelan valtuutettujen seuraava työvaliokunta on perjantaina ja varmasti siinä voimme näitä asioita käydä läpi siitä asiakaspalvelusta kasvokkain on hyvä todeta kun erityisesti kansanedustuslaitoksen pitää valvoa sitä että jokainen kansalainen saa palvelua että on hyvä että netissä on palveluita viisikymmentäkaksi prosenttia käyttää mutta

vaikka siellä yhteispalvelupisteissä kaikkia etuuksia omaavaa henkilöä ei aina voi olla niin siellä saa opastusta mistä apua saa ja myöskin tietotekniikan käyttöön erityisesti on paneuduttu siihen että että paikan päällä esimerkiksi kun mennään tuonne kampin toimistoon on aulaohjaaja niin että kädestä pitäen myöskin autetaan koska esimerkiksi kielelliset ongelmat ovat aika haastavia koska virkakielinä ovat suomi ja ruotsi ja pelkästään englantikaan ei riitä kun meillä on sadastakuudestakymmenestä maasta ihmisiä esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla mutta haluan sanoa sen että tulkkauspalvelu siirtyi ensimmäinen yhdeksättä kaksituhattakymmenen kelalle ja nyt ensimmäinen kilpailutuskausi on ohi ja ollaan toisessa ja siinä on todellakin kotiutettu nämä palvelut kelan toimintaan niin että ihan siitä tilauksesta siihen toimintaan asti ne ovat yksissä käsissä juuri tuossa ennen eduskuntavaaleja muutamaa päivää ennen oli kelan tulkkauspalvelun kehittämispäivät ja siellä nostettiin monta asiaa joita nyt viedään eteenpäin itse kyllä luotan että että tämä on parempi tulevaisuudessa näitä kehittämistoimia on otettu esiin ja kolmekymmentäyksi uutta henkilöä on palkattu näistä puolet on tulkkeja mutta tätä varmasti seuraamme kelan valtuutetuissa ja tärkeää on että tämä asia toimii ja se ei todellakaan ole ollut vielä priimaa mutta parempaan päin ollaan ollaan menossa saamieni tietojen

arvoisa puhemies kela toimintansa ohessa tekee myös laadukasta tutkimustyötä ja täällä tämän raportin loppuosassa on näitä keskeisiä tuloksia ja havaintoja vuonna kaksituhattaneljätoista yhtenä tutkimuksena siellä on ollut että keliakian ruokavaliokorvaus toteutuu asianmukaisesti ja vaikuttavasti eli kela on myöntänyt vuodesta kaksituhattakaksi alkaen ruokavaliokorvausta kaksikymmentäkolme euroa kuusikymmentä senttiä per henkilö per kuukausi ja tätä saa yli kolmekymmentätuhatta aikuista olen nyt erittäin huolissani siitä että keliakiaa sairastavien ruokavaliokorvaus

esitetään poistettavaksi tuossa vmn budjettiesityksessä tämä korvauksen kokonaan poistaminen on todella epäoikeudenmukaista muihin pitkäaikaissairauksiin nähden sillä keliakian ainoa hoitomuoto ja lääke on gluteeniton ruokavalio josta aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia henkilölle noin seitsemänkymmentä euroa kuukaudessa nämä ylimääräiset kustannukset kuormittavat keliakiaa sairastavaa joka päivä koko loppuelämän monella keliakiaa sairastavalla ei ole varaa ostaa gluteenittomia tuotteita jos ostoon ei saa tuota ruokavaliokorvausta ja tällöin on vaarana tästä ruokavaliosta lipsuminen mikä aiheuttaa vakavia lisäsairauksia kuten syöpäriskiä joka oli tässä kelan tutkimuksessa todennettu tällöin meidän terveydenhuollon kuormittavuus lisääntyy ja sosiaali ja terveydenhuollon menot kasvavat moninkertaisesti verrattuna ruokavaliokorvauksen maksamiseen keliakia on autoimmuunisairaus jossa elimistön oma puolustusmekanismi pettää sitä ei pidä sotkea ruoka aineallergiaan ja ihan lyhyesti lyhyesti puheenjohtaja vielä on mahdollisuus oikaista esitys ja palauttaa tuo ruokavaliokorvauksen maksaminen budjettiin ja tätä viisautta toivon hallitukselta
arvoisa rouva puhemies olen edustaja taavitsaisen kanssa tasan tarkkaan samaa mieltä ja ja toivon että näin tapahtuu kuten hän tuossa omassa puheenvuorossaan mainitsi mutta jatkan vielä tästä kelan perusrahoituksesta kun olen siitä nyt erityisen huolissani kysyisin nyt perussuomalaisten edustajalta anne louhelaiselta jota arvostan suuresti te vaaditte viime kaudella ja olette vaatineet useaan otteeseen ja viimeksi myös ministeri lindström tänä keväänä toukokuussa että että työnantajien kela maksukin pitäisi palauttaa perustelitte sitä nimenomaan sillä että aikoinaan se otettiin jotta me voisimme vahvistaa työllisyyttä ja nyt mitkään tulokset ja tutkimukset eivät pysty osoittamaan että tämä kela maksun poisto olisi saavuttanut sitä tavoitetta jota jota haettiin mutta nyt te olette kuitenkin yhtyneet hallituksen linjaukseen siitä että kelan perusrahoitusta edelleen murennetaan elikkä sairausvakuutuksen työtulovakuutusta helpotetaan yksityisille työnantajille nyt haluaisin kuulla teidän näkemyksenne siitä mikä on teidän toimenpiteenne ja näkemyksenne jatkotoimenpiteistä oletteko todellakin samaa mieltä että tämä työnantajien työtulovakuutusmaksu tulee poistaa vai vai oletteko valmiit tekemään töitä sen eteen että tämä kansaneläkelaitoksen perusrahoitus pysyy entisellään vakaana ja toisaalta työnantajia kohdellaan yhdenvertaisesti riippumatta heidän taustastaan

arvoisa puhemies toki tässä tilanteessa kun kaikkia rakenteita muutetaan ja yritetään etsiä niitä niitä tilanteita ja vaihtoehtoja joilla työllisten määrää voidaan lisätä tähän tähän muutokseen totta kai etsitään monelta taholta näitä ratkaisuja valitettavasti näillä aikaisemmin tehdyillä

työnantajat eivät ole tehneet sellaisia toimenpiteitä että niillä olisi aina saatu niitä tavoiteltuja säästöjä tai uusia työpaikkoja mutta tässä taloustilanteessa pakko on käyttää kaikki keinot varmasti kun tämä budjettiesitys tulee tämän kuun lopussa eduskuntaan käsiteltäväksi saamme sitten lisää tietoa siitä mikä on työministerin ehdotus myöskin kannamme kaikki huolta koska kuten omassa puheenvuorossanikin sanoin kela on varsin vauvasta vaariin meidän kaikkien palveluiden ja ja sosiaalietuuksien

puhemies kysyisin sitten edustaja sarkomaalta joka on myös valtiovarainvaliokunnassa onko teillä tietoa siitä kuinka tämä rahoitetaan ottaako valtio lisää lainaa jotta tämä kansaneläkelaitokselta puuttuva perusrahoitus voidaan saada valtionosuutena

arvoisa puhemies ihan ensiksi totean sen että siihen että kansaneläkelaitoksen rahoitus turvataan hallitus on vahvasti sitoutunut mutta nyt käsittelemme kelan toimintakertomusta vuodelta kaksituhattaneljätoista samaan aikaan käymme keskustelua ensi vuoden talousarviosta ja on on hyvä että kun talousarvio tähän taloon tulee silloin saamme ministereiltä perustelut näihin ja myöskin tämä kelan rahoitusasia tässä käydään läpi mutta on hyvä hyvä todeta se että kun katsotaan kelan rahoituksen tulevaisuusnäkymiä niin kaksituhattaviisitoista viiva kaksituhattakuusitoista etuuksien kasvun arvioidaan kahta pilkku viittä prosenttia valtio rahoittaa näistä kaksi kolmannesta ja vakuutusmaksuilla rahoitetaan noin neljännes ja kuntien rahoitusosuus on kuusi prosenttia kaikkein olennaisinta on se että me saamme talouden kasvuun ja uusia työpaikkoja ja sitä kautta verotuloja sen pitää olla kärki mutta osana tätä katsotaan myöskin

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö kaksi

arvoisa rouva puhemies sivistysvaliokunta on mietinnössään käsitellyt eduskunnan kirjaston kertomusta vuodelta kaksituhattaneljätoista valiokunnan puheenjohtaja ja ja ilmeisesti muutkaan valiokunnan jäsenet eivät ole nyt paikalla valiokuntamatkan vuoksi joten samalla ikään kuin edustan tässä vähän valiokuntaa viime viime vaalikauden valiokuntajäsenenä ja kirjaston hallituksen varajäsenenä nykyisenä hallituksen puheenjohtajana valiokunta on mietinnössään esittänyt tyytyväisyytensä kirjaston toimintaan kirjastoa on vuonna kaksituhattaneljätoista hoidettu hyvin ja palvelutehtävässä on onnistuttu kiitettävästi peruskorjatut tilat ovat hyödyttäneet niin käyttäjiä kuin henkilökuntaa esteettömyyteen on kiinnitetty remontissa huomiota jokaisen organisaation lunastettava olemassaolonsa oikeutus oikeutus jatkuvan kehittymisen kautta myös kirjastokenttään vaikuttaa monia muutostrendejä esimerkiksi digitalisaatio avoimuuden kasvava arvostus kasvava kilpailu ihmisten mielenkiinnosta ja varsinkin ajasta ja toki sitten tietysti kamppailu resursseista eli suomeksi rahasta yleensäkin osa muutostrendeistä ja tulevista muutoksista voi lisätä kiinnostusta myös eduskunnan kirjastoa kohtaan esimerkkinä siitä on lähelle rakennettava keskustakirjasto pitäisi aueta kaksituhattaseitsemäntoista suomen itsenäisyyden itsenäisyyden sata vuotisjuhlavuonna se saattaa tarjota erilaisia yhteistyömahdollisuuksia ainakin näin itse ajattelen ja varmasti

uusi iso hieno kirjasto tulee näkymään mediassa osaavan ja motivoituneen henkilöstön rekrytoinnissa onnistuminen on kaikille organisaatioille tärkeätä ja erityisen tärkeätä se on pienille tai keskisuurille yrityksille joissa virherekrytointeihin ei oikein ole varaa kirjastossa henkilökuntaa on noin neljäkymmentä henkeä ja ja jatkossakin tulevissa rekrytoinneissa onnistuminen on

koulutuksesta ja työssä kehittymisestä kirjaston kertomuksen mukaan eduskunnan kirjaston henkilökunta on osallistunut aktiivisesti järjestettyyn ja tarjottuun koulutukseen osa ihan tohtoritasolle asti ja sitten erimuotoista lyhyempää täsmäkoulutusta aina tilanteen mukaan rekrytointiin liittyen ja rekrytoinnin kannalta on luonnollisesti merkityksellistä että työntekijöillä on mahdollisuus oman ammattitaitonsa jatkuvaan kehittämiseen yhteiskunta muuttuu kirjastokenttä muuttuu digitalisaatio ynnä muut tavat hakea tietoa muuttavat kenttää ja se asettaa vaatimuksia nykyiselle henkilökunnalle ja ja tietysti tulevat henkilöt jotka harkitsevat työn hakemista eduskunnan kirjastosta ovat kiinnostuneita siitä minkälaisia koulutusmahdollisuuksia tuleva työnantaja voi tarjota